Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan kiittää komissiota tästä hyvästä aloitteesta.

Me tarvitsemme yhteisiä toimia, jotta me voimme kitkeä urheilusta ja liikunnasta, lähinnä tässä puhutaan kilpaurheilusta, siihen liittyviä negatiivisia puolia. Ilman muuta tarvitaan parempaa hallintoa, että tällaista pelien järjestämistä ja korruptiota ei tapahtuisi, vaan urheilu tosiaankin pysyisi sillä kestävällä eettisellä pohjalla, reilun kilpailemisen pohjalla, jonka päälle se on syntynyt jo antiikin aikoina, niin kuin tänäänkin täällä keskusteluissa on hyvin käynyt ilmi. On hyvä muistaa tässä yhteydessä, että meidän täytyy tosiaankin taistella urheilun lieveilmiöitä vastaan, mutta se ei saa olla se koko kuva, joka urheilusta tulee. Siitä huolimatta, että me tänään käsittelemme negatiivista ilmiötä urheilun sisällä, on hyvä muistaa, että yli 90 prosenttia urheilun kentästä, urheiluteollisuudestakin, on laajasti ottaen positiivista ja myönteistä, ihmisiä nostavaa ja jalostavaa ja sitä kautta ihmisille myös toivoa antavaa.